Pariisissa on löydettävä aito ratkaisu, ilmastosopimuksen on synnyttävä. Peru, jossa ilmastokokous järjestettiin, kärsii ilmastonmuutoksesta neljänneksi eniten maailmassa. Vierailu Peruun oli silmiä avaava. Muutokset näkyvät aivan kaikessa, ruuantuotannossa kaikkien nopeimmin. Puhtaasta juomavedestä ja syömäkelpoisesta ravinnosta tullaan vielä taistelemaan. Köyhimmät kaikkialla kärsivät kaikkein eniten, ja köyhistä eniten naiset. Kylmyys, kuumuus, kuivuus, nälänhätä ja maakorroosio lisääntyvät koko ajan. Toin Perusta tuliaisena meille kaikille sen epäoikeudenmukaisuuden tunteen, jota kehittyvät maat aivan oikeutetusti tuntevat. Sen pitäisi herätellä meitä toimintaan Euroopassa. Kenen elintaso onkaan yhtenä syynä ilmastonmuutokseen? Ketkä kärsivät köyhimpinä suurimmat seuraukset? Ilmastonmuutokseen reagoinnissa on siis kyse myös solidaarisuudesta ja ihmisyydestä. Meidän on Euroopassa tarkistettava omia tavoitteitamme kunnianhimoisemmiksi, siirryttävä täysin uusiutuvaan energiaan. Ilmastorahoitusta on tasaisesti kasvatettava, ja talouskriisi ei voi olla sille esteenä.